Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, monet kollegat ovat jo todenneet näiden stressitestien puutteet ja sen, että liian paljon on jäämässä vapaaehtoisuuden varaan, ei vähiten se, miten reaktorit kestävät terrori iskuja.

Pietarin lähellä, 200 kilometriä Helsingistä ja Tallinnasta, on neljä kappaletta Tšernobyl tyyppisiä reaktoreita, jotka uhkaavat satojen tuhansien EU kansalaisten turvallisuutta.

komission jäsen Oettinger, pyydän Teitä vastaamaan siihen, että jos Venäjä suostuu tekemään stressitestit omille ydinvoimaloilleen näiden nyt mainostamieni kriteerien mukaan, uskotteko siihen, että se todella parantaa meidän turvallisuuttamme ottaen huomioon, että aivan EUn rajojen tuntumassa on useita Tšernobyl tyyppisiä reaktoreita?